Arvoisa puhemies, ensinnäkin tervetuloa pääministeri Sipilä Euroopan parlamenttiin, tätä on sanottu Euroopan omaksitunnoksi. Täällä ovat niin erittäin paljon esillä aina jatkuvasti ihmisoikeuskysymykset, jotka ovat tänä päivänä erittäin tärkeitä.

Korostitte kovasti budjettikuria ja samalla Suomi asemoi itsensä jälleen kerran vähän harvenevaan uusliberaalien joukkoon. Toinen asia johon olin pettynyt, oli tämä maahanmuuttopoliittinen osa, koska siinäkin sävynä oli palautus.

Mutta kiitoksia ja komission puheenjohtajalle kiitoksia siitä, että otitte arktisen yhteistyön esille.